toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies tässähän on esillä ehdotus josta lakivaliokunta on ollut yksimielinen muun muassa rikosasioissa me tarvitsemme laveampaa eurooppalaista yhteistyötä sillä on iso merkitys olosuhteissa joissa juuri kansainvälinen rikollisuus on laajentunut ja rikolliset eivät tunne valtiollisia rajoja vaan toimivat näiden rajojen ylitse pidän siis tätä ehdotusta sinällänsä kannattamisen arvoisena tässä yhteydessä jään kuitenkin kysymään onko tällä eurooppalaisen yhteistyön alueella muita tarpeita yhteistyön tiivistämiseen tiedämme että euroopan unioni käy erittäin merkittävää keskustelua omasta tulevaisuudestaan tässä on tulossa jo lähikuukausina ja joulukuun eun huippukokoukseen tultaessa tärkeitä päätöksiä eurooppalaisen yhteistyön tulevaisuudesta joten oikeastaan

tähän asiaan liittyen mahdollisuus paneutua tosissaan eun tulevaisuusasiaan koska se tulee olemaan tämän vuoden suuria kysymyksiä ja se miten suomi tässä asemoi itsensä millaista tulevaisuutta se lähtee rakentamaan on tärkeä asia eli mennäänkö tässä eurooppalaisessa yhteistyössä pidemmälle

rouva puhemies edustaja heinäluoma nosti tässä erittäin tärkeän kysymyksen esille ja lakivaliokunnassa käytiin huolellista keskustelua tämän laajenevan yhteistyön tarpeesta ja merkityksestä ja ikään kuin myös siitä todellisuuspohjasta kuinka paljon se vaikuttaa myös suomen turvallisuustekijöihin tulevaisuudessa nähtävissä on selvästi että tämä yhteistyö tulee lisääntymään se lisääntyy koko oikeudenalalla ja sitten se lisääntyy myös poliisihallinnon alalla syyttäjätoimessa ynnä muussa niin että kyllä tässä kehityssuunta on tämä että yhteistyö laajenee ja tiivistyy

arvoisa puhemies kun edustaja heinäluoma laajensi hivenen tätä keskustelua myös eurooppalaiseen turvallisuuteen laajemminkin ja rikollisuuteen niin on tietysti hyvä huomata että kaiken kaikkiaan rikollisuus on tänä päivänä yhä enempi rajoja ylittävää sitä tapahtuu tietysti kyberrikollisuuden ympärillä mutta myös terrorismin saralla tietysti itse toivoisin että kun näitä kysymyksiä nyt pohditaan miten voisimme näissä asioissa toimia entistä vahvemmin yhdessä niin tietysti siinä että voidaan ennaltaehkäistä näitä terrori iskuja yhtenä on tiedustelu mutta toisena se mikä minua on hämmästyttänyt hämmästyttänyt että

silloin kun yksi maa asettaa tällaisia lähinnä terrorismiin liittyviä rajoitteita niin ne olisivat luonnollisesti silloin koko euta koskevia
arvoisa rouva puhemies on hyvin tärkeää että että turvallisuutta voimme vaalia niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ja ne uhkakuvat mitä maailmalla tänä päivänä ovat tietenkin huolestuttavia voimme puhua toden totta niin terrorismin uhista kuin sitten kyberuhista maailma on muuttunut turvallisuusympäristö on muuttunut ja se edellyttää ilman muuta myös kansainvälistä yhteistyötä ja kaiken kaikkiaan sen kehittämistä tässä tuli mielestäni hyvin oivallisesti ilmi se että euroopan unionin yhteistyö kehittyy nyt monella saralla ja monella ulottuvuudella on julkaistu erilaisia asiakirjoja ja myös euroopan unionissa käydään vahvaa keskustelua erilaisista ytimistä ja siitä miten euroopan unioni kokonaisuudessaan tulee kehittymään meillä eilen oli tämä asia sillä tavalla esillä että puhuimme talousasioista talousasioissa tiivistymisestä mitkä ovat tulevaisuudennäkymät siellä on isoja suunnitelmia muun muassa yhteisestä finanssipolitiikasta emun syventämisestä ja

rouva puhemies rajat ylittävän vakavan rikollisuuden luonne on muuttunut se on yhä enemmän tietoverkkoihin kohdistuvaa tai tietoverkkoja hyödyntävää ja samalla elämme tilanteessa jossa eurooppalaisen poliisiyhteistyön asemaa europolin toimintaa koetellaan brexitin myötä on edelleen epäselvää se millä tavoin tämä poliisiyhteistyö jatkossa järjestetään nimenomaan pienten eu maiden kannalta on erittäin tärkeää että yhteistä tietoa kootaan ja sitä yhteistä tietoa voidaan myös käyttää hyödyksi ja sen takia nimenomaan suomen näkökulmasta on on tärkeää että että brexitin toteutuessa pystyttäisiin iso britannia pitämään mukana poliisiyhteistyössä koska iso britannia on joka tapauksessa esimerkiksi tiedustelussa se suurvalta euroopan alueella viranomaisten yhteistyötä helpottaa myös se jos viranomaisten toimivaltuudet ovat mahdollisimman samankaltaiset ja tässä suhteessa täytyy nostaa tämä ajankohtainen asia tietoliikennevalvonnasta ja tiedustelulainsäädännöstä esiin me olemme tällä hetkellä hyvin riippuvaisia niin sanottujen ystävällismielisten maiden

vieraiden valtioiden viranomaisten toimivaltuuksista jotka kyllä ulottuvat suomen rajoille mutta meidän omien viranomaistemme toimivaltuudet toimivaltuudet eivät eivät sinne ulotu ja tässä meillä eduskunnalla on suuri vastuu että tämän tämän asian hoidamme kun

eurooppa eurooppa politiikasta niin myös tämä turvallisuuspolitiikka eurooppa kontekstissa olisi vahvemmin tässä salissa esillä tällä hetkellähän suomi ehkä enemmänkin ajautuu pala palalta erilaiseen eurooppa politiikkaan myös turvallisuuspolitiikkansa osalta muun muassa nyt perustamalla eurooppalaisen syyttäjänviraston ja lähtemällä tähän toimintaan mukaan itse hallintovaliokunnassa nyt kuudetta seitsemättä vuotta työskentelevänä olen huomannut että rajaturvallisuusasioissa eurooppa kehittyy voi sanoa luontevaa polkuaan mutta rikollisuuden torjunnassa meillä on vielä paljon tehtävää eurooppalaisessa kentässä tähän liittyy tietenkin rikollisuuden eri eri muodot ja erityisesti vakavaan terrorismiin kansainväliseen rikollisuuteen huumekauppaan ja vastaavaan liittyvissä töissä myös tasavallassa olisi syytä koota tätä eurooppalaista näköä yhteen

puhemies kuten sanoin arvostan sitä että tämä esitys on yksimielinen on yksi esimerkki siitä että tehdään järkevää tiivistyvää yhteistyötä euroopan unionin jäsenmaiden kesken siihen liittyy sitten myös toisten jäsenmaiden tarpeiden hyväksyminen eli heidän näkökantojensa huomioon ottaminen ja oikeudellisia asioita koskevan yhteistyön toteuttaminen ja myös mahdollisuus käyttää eräitä pakkokeinoja mutta hyvä on että tämä on yksimielinen sitten jään toiseen osioon huoleen joka tulee kevään keskustelusta ja myös viime päivien ja viikkojen keskustelusta kun meillä on myös paljon puheenvuoroja joissa lähdetään siitä että me asettuisimme eurooppalaisen yhteistyön ulkopuolelle niin jään nyt kysymään onko että tämä yksimielisyys tässä asiassa on todellista eli kaikki ovat huomanneet että täällä on tällainen esitys käsittelyssä onko niin että todellakin kaikki edustajat ovat huomanneet että tämä on järkevää ja että tätä eurooppalaista yhteistyötä yhteistyötä oikeusasioissa halutaan viedä eteenpäin miten tämä tapahtuisi olosuhteissa joissa olisimme euroopan unionin ulkopuolella niin kuin on esitetty sekin on kysymys joka täytyy näiden konkreettisten hankkeiden yhteydessä esittää jotta tulee näkyviin se mitä se ulkopuolella oleminen sitten käytännössä tarkoittaa

arvoisa puhemies suomen ja eun oikeus ja turvallisuusviranomaiset ovat jo pitkään tehneet hyvin ansiokasta yhteistyötä siellähän on kattojärjestöinä ollut europol eurojust olaf ja osin myös interpol ja nyt tulee vielä eppo sen lisäksi kansalliset viranomaiset tekevät hyvin paljon kahdenkeskistä yhteistyötä itse asiassa tämä hallituksen esitys tutkintamääräyksistä mikä nyt lakivaliokunnassa on käsitelty

ei suomen kannalta niin mullistava ole tässä korvataan oikeusapulainsäädäntö ja tämä tutkintamääräyslainsäädäntö perustuu direktiiviin joka on velvoittava suomelle siis se on että tämä meidän mietintömme lakivaliokunnassa oli yksimielinen näin pitääkin olla mutta lakivaliokunta oli toki huolissaan muutamasta asiasta yksi oli se että tässä noudatetaan tämmöistä sekamuotoista menettelyä eli se on lainkäyttäjän kannalta erittäin erittäin hankala soveltaa tietyissä tilanteissa mutta tämä haaste kyllä ilmenee siellä meidän mietinnössämme toinen mikä suomen kannalta ei ollut kovinkaan hyvä ratkaisu on se että poliisin pitää saada syyttäjän vahvistus tutkintamääräykselle siinä on semmoinen päällimmäinen haaste ja ongelma että syyttäjillä ei ole kaksikymmentäneljä kautta seitsemän päivystysjärjestelmää tämä on helppo asia sitten jos on joku pitkäkestoinen juttu johon on jo määrätty syyttäjä mutta kiiretilanteissa kun tapahtuu viikonloppuna tai ilta ja yöaikana joku vakava rikos ja heti pitää tehdä kiireinen oikeusapupyyntö nyt pitää etsiä jostain syyttäjä käsiin ja saada häneltä allekirjoitus tähän asiaan tästä on lakivaliokunta esittänyt huolia siellä mietinnössään muun muassa sen että syyttäjien pitää perustaa ympärivuorokautinen päivystysjärjestelmä mutta kaiken kaikkiaan tämä on lähtökohdiltaan hyvä joitain kauneusvirheitä tässä on mutta tämä on on hyväksyttävissä oleva yksimielisesti

arvoisa puhemies niin kuin monet ovat täällä todenneet tämä esitys on hyvä ja ja korostaa eurooppalaisen yhteistyön merkitystä myös rikollisuuden torjunnassa joka on tietysti osa tämmöistä laajaa turvallisuutta joka on nimenomaan euroopan unionin vahvuusalue hyvin samantapainen kuin yhteisen rajavalvonnan asiat joita täällä on aikaisemmin käsitelty ja joissa frontexille on tullut lisää mahdollisuuksia ja valtuuksia kun katsoo

kun itse uskon myöskin yhteiseen eurooppalaiseen arvopohjaan niin tulemme joissain asioissa ehkä uusiin vaikeuksiin seurasin unkarin uuden lainsäädännön säätämistä jossa kansalaisjärjestöjen rahoitus ulkomailta tuli rangaistavaksi voi sitten kuvitella kun siellä tulee viranomaistapauksia kansalaisjärjestötoimijoita kohtaan ehkä nämä toimijat ovat sitten toisissa euroopan maissa millä tavalla virkapyyntöjä tulee en edes osaa sitä kuvitella meidän täytyy kuitenkin säilyttää sellainen terve ihmisoikeusperustainen näkemys aina omassa toiminnassamme ja katsoa nämä keissit tarkasti lävitse koska meillä on valitettavasti myöskin euroopan unionin sisällä tullut tai ilmestymässä sellaista kansallista lainsäädäntöä josta itse voimme todeta että tämä tämä ei täytä niitä ihmisoikeus tai kansalaisvapauskriteerejä joita varten oikeastaan myöskin

rouva puhemies yksi asia tässä myös keskustelutti ja ja se oli tietoturva jatkuvasti kasvavassa tiedonvaihdossa

tulisi huolellisesti keskustella keskustella siitä miten pitkälle olemme valmiit menemään yksityisyydensuojan murtamisessa sekä myös siitä miten tietosuoja pystytään säilyttämään yhä laajemmassa sähköisessä tietojenvaihdossa olisiko ehkä aika jo ottaa käyttöön täysin suljettu verkko jossa ei ole muuta liikennettä kuin turvallisuuteen liittyvää informaatiota sitä voisi kutsua leikkisästi vaikka kymmenen g verkoksi oleellista on tässä se kun tämä määrä jota jaetaan jatkuvasti kasvaa tuolla verkossa

miten pystytään turvaamaan se siellä liikkuva tieto joka liittyy kansalaisten yksityisyyteen ja sitten toisaalta kansalliseen turvaan ja koko euroopan sisäiseen turvaan tästä pitäisi käydä laaja keskustelu eduskunnassa miten pitkälle olemme valmiit menemään

arvoisa rouva puhemies on totta yhteistyö rikostutkinnassa on ehkä ajankohtaisempaa kuin koskaan ennen ja tämä muuttunut maailma digitalisoitunut maailma antaa mahdollisuuksia myöskin ehkä uhkia itse entisessä elämässäni olin europolin tarkastusvaliokunnan jäsen kolme vuotta yhden vuoden puheenjohtajanakin ja silloin sain seurata sitä erittäin tärkeätä työtä sittemmin europol muuttui eun erillisvirastoksi millainen se on tällä hetkellä nyt jään kysymään aiheuttaako brexit tässä ongelmia meille jää tietysti interpol yhteistyö mutta mutta tässäkin tässäkin tämä kysymys varmasti nousee keskusteluun puhemies mehän tässä eduskunnassa juuri hiljattain puhuimme ulkopolitiikasta ja eurooppa politiikastakin emme kovin fokusoidusti mutta

täällä keskustelussa mutta on ilmiselvää että että on tarve tarve nyt eun kehittyessä ja eläessä tämmöiseen fokusoituun keskusteluun myöskin täällä suuressa salissa varmaan jo ensi syksynä

hyvät edustajat pyydettyjä puheenvuoroja on tällä erää kolme mutta muistutan silti tässä yhteydessä että kello kolmetoista kolmekymmentä suuri valiokunta odottaa vuoroaan

arvoisa puhemies tässä tuli esiin muun muassa valmisteilla oleva tiedustelulaki haluan kyllä myös painottaa sitä että totta kai siitä täytyy saada sen kaltainen asianmukainen kokonaisuus jossa huomataan tämän päivän turvallisuustarpeet mutta myös katsotaan hyvin tarkkaan yksityisyydensuojan ulottuvuus mielestäni nämä asiat vain täytyy viisaalla tavalla pystyä sovittamaan kaiken kaikkiaan yhteen ja se varmasti vaatii paljon paljon hiontaa ja ajattelutyötä ja asioihin perehtymistä puhemies vielä kerran tästä tietynlaisesta yksituumaisuudesta on totta mielestäni tämäkin on hyvin osoittanut sen kuinka tärkeää eurooppalainen yhteistyö on erittäin tärkeää myös nimenomaan esimerkiksi rikollisuuden torjunnassa ja koska näin on niin edelleenkin tietenkin se kysymys minkä edustaja heinäluoma tuossa esitti on aika relevantti eli se olemmeko me ylipäätään yksimielisiä siitä että meidän tulee kuulua euroopan unioniin minulle se on itsestään selvää että haluan kuulua euroopan unioniin unioniin mutta tämän päivän keskustelua poliittisesti kun seuraa myös täällä eduskunnassa niin aina se ei välttämättä tunnu kovinkaan yksiselitteiseltä on väläytelty erilaisia mahdollisuuksia siitä pitäisikö suomen sitten jossain vaiheessa jopa järjestää kansanäänestyksiä euroerosta ja niin poispäin esimerkiksi tässä mainitussa keskustelussa mihin edustaja ala nissilä viittasi jo hämmästeltiin tuoreen eurooppaministerin lausuntoja euroopan unionissa jossa ensimmäisessä kokouksessa käytiin jo väläyttämässä suomen mahdollista euroeroa mikä ei tietenkään mielestäni ole sopivaa koska myös kansainvälisesti meitä seurataan ja näistä puheista tehdään tulkintoja siksi puhemies minulla on edelleen se idea hyvä että edustaja ala nissilä sanoi että voimme tähän asiaan syksyllä palata ja se on varmasti tarpeen koska keskustelu jäi kovin kovin lyhyeksi minuutin puheenvuoroineen ja kaikki siellä varmasti eivät kaikkea kerinneet vielä sanoakaan niin että tähän asiaan on palattava minä toivon että mahdollisimman pian tuore eurooppaministeri hän on vielä tuore ministeri voisi antaa omasta näkökulmastaan katsauksen eurooppalaisen yhteistyön tulevaisuuteen

rouva puhemies sellaisten ongelmien ratkaisuun jotka ovat luonteeltaan rajat ylittäviä tarvitaan todellakin myös niitä rajat ylittäviä keinoja ja rajat ylittäviä yhteisiä pelisääntöjä ja mielestäni juuri tämäntyyppisten rikosten torjunta ja tutkinta euroopan unionia ja näitä yhteisiä yhteisiä toimia tarvitaan täällä lakivaliokunnan puheenjohtaja viittasi siihen ongelmaan että tämän hallituksen esityksen perusteluiden mukaan pääsääntönä on se että tutkintamääräyksen vahvistaa tutkittavana olevaan rikosasiaan nimetty

tämähän voi todellakin johtaa kiiretilanteessa siihen että rikosasiaan nimetty syyttäjä ei aina ole tavoittavissa ja sen vuoksi pidän kyllä tätä lakivaliokunnan mietintöä siltä osin hyvänä että siellä ehdotetaan ehdotetaan sitä että päivystysjärjestelyin huolehdittaisiin siitä että nimenomaan näissä kiiretilanteissa syyttäjän vahvistus tutkintamääräykselle olisi saatavissa kaikkina vuorokaudenaikoina nyt tietysti täytyy huolehtia myös siitä että tällainen päivystysjärjestely luodaan jotta jotta näitä käytännön ongelmia ei tulisi eikä tapahtuisi sitä sitä vaaraa minkä poliisihallitus on on esittänyt että

vahvistamistarve voi hidastaa ja mutkistaa mutkistaa asioiden hoitamista ilman että siitä sitten saataisiin merkittävää

edustaja laukkanen kiinnitti ansiokkaasti huomiota yksityisyydensuojaan euroopan poliisin ja turvallisuusviranomaisten tietojenvaihdossa tosiaan kun näiden eri viranomaisten tietojärjestelmät ovat sekä teknisesti että tiedonhallintaprosesseiltaan epäyhteensopivia siinä rajalla hyvin helposti se tietosuoja heikkenee edustajan ehdottama suljettu viranomaisverkko eurooppaan on sinänsä houkutteleva ajatus mutta ei valitettavasti kestäisi kovin pitkää aikaa se vanhenisi hyvin nopeasti ja samaan aikaan esimerkiksi kyberrikollisten keinot eivät vanhenisi siitä tulisi muutamassa vuodessa haavoittuva kyllä henkilötietojenkin käsittelyyn löytyy myös avoimessa verkossa täysin tietoturvalliset ratkaisut meillä on hyvä esimerkki siitä miten viron palveluväylä toimii se tarkoittaa sitä että meidän tulisi pystyä euroopan turvallisuusviranomaisten ja muiden viranomaisten kesken sopimaan paitsi näistä tiedonhallinnan standardeista ja tiedon määrittelystandardeista myös operatiivisen tietoturvan käytänteistä se on iso työ mutta pakko se on aloittaa ja esimerkiksi suomi voisi olla siinä aloitteellinen

arvoisa rouva puhemies kiitän edustaja kasvia oikeastaan vähän heitin tässä hänelle ikään kuin mailan lapaan tätä aloitetta koska toivoin että hän asiantuntijana kommentoisi ja vahvistaisi ja näinhän se varmaan on kuin hän totesi mutta tässä voisi olla suomen erikoisosaaminen hyvässä käytössä niin kuin edustaja kasvi totesi